Jokaisella maalla on oma historiansa, kulttuurinsa sekä maantieteelliset ja poliittiset realiteettinsa.

Sitoutumisen pitää olla molemminpuolista, ja sitoutumisesta pitää palkita ja laiminlyönnistä taas ei. Venäjä jatkaa vahvana toimijana, ja Euraasian tulliliitto on joillekin itäisille kumppanimaille luonteva vaihtoehto.